Tämä parlamentti hylkäsi huhtikuussa komission esityksen päästöoikeuksien poisvetämisestä markkinoilta, jotta niiden hinta teollisuudelle saataisiin keinotekoisesti korkeammalle. Tuo tulos ei kelvannut ympäristövaliokunnalle, joka ihan loogisesti ja sinänsä ymmärrettävästi haluaa jatkaa valitulla tiellä. Nyt hyväksytyssä versiossa parlamentti lähtee neuvottelemaan kompromissista, joka ei kuitenkaan muuta peruskysymystä miksikään. Miksi kuvittelemme, että teollisuuden vieminen ulos ja näin muodoin työllisyyden heikentäminen ja lopulta samojen kasvihuonekaasupäästöjen päästäminen Euroopan ulkopuolella pelastaisi maailman.